Arvoisa puhemies, sosiaalisessa ja perinteisessäkin mediassa yleistyvä disinformaatio uhkaa kansanvaltaa. On tärkeää, että kansalaiset saavat paikkansapitäviä tietoja, jotta voidaan muodostaa perusteltuja ja faktoihin perustuvia äänestyspäätöksiä. Facebookin kaltaisilla sosiaalisen median yhteisöpalveluilla on suuri vastuu disinformaation tunnistamisessa ja poistamisessa alustoiltaan. Väärään ja valheelliseen tietoon perustuvat vaikutuspyrkimykset on tärkeää havaita mahdollisimman nopeasti ennen kuin ne leviävät laajalle. Verkkoalustojen velvollisuutena on myös taata poliittisen mainonnan avoimuus ja selvittää, mitkä tahot ovat mainosten takana. Aktiiviset valekäyttäjätilit, joita on miljoonittain, on myös poistettava mahdollisimman nopeasti. Teknologisen kehityksen johdosta esimerkiksi aidolta näyttävien valevideoiden tekeminen on helpompaa kuin koskaan. Valeuutisten purevuutta on ehkäistävä ennen kaikkea koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen avulla. Korostaisin medialukutaidon edistämistä ongelman ratkaisemisessa.